Arvoisa puhemies, viime helmikuussa viimeksi keskustelimme rohingya muslimien asemasta Burmassa.

Nyt viimeisin kuohuttava epäkohta on se, että Rakhinen osavaltiossa on säädetty laki, jossa rohingya muslimeille on annettu tällainen lapsilukumäärä, että he saavat ainoastaan hankkia kaksi lasta. Tämä on yksi näistä monista rohingya muslimeihin kohdistuvista perus ja ihmisoikeuksien loukkauksista. Vaikka Burmassa on tapahtunut viime aikoina hyvääkin kehitystä, kansainvälinen yhteisö ei saa missään tapauksessa sulkea silmiänsä siltä, mitä on tapahtunut aivan viime aikoina. Tämä kehityskulku on kuitenkin vasta aivan aluillaan, joten me tarvitsemme kansainvälisen yhteisön huomiota.